Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kun kuuntelee teollisuuden argumentaatiota päästökaupasta, tuntuu erikoiselta, että tätä back loadingia vastustavat ne firmat, jotka ovat saaneet ja tulevat saamaan päästöoikeutensa ilmaiseksi, mutta sen sijaan back loadingin kannattajissa on paljon sellaisia yrityksiä, jotka nyt tällä kaudella maksavat päästöoikeuksistaan, nimittäin sähköyhtiöitä. Olen ymmärtänyt tämän siten, että back loadingia kannattavat yritykset, jotka haluavat investoida Eurooppaan. Yritykset, jotka näkevät sen, että jos me nyt alhaisella hiilen hinnalla houkuttelemme investoimaan kivi ja ruskohiileen, luomme yritykselle ansan tehdä investointeja, jotka muutaman vuoden kuluttua osoittautuvat virheeksi ja tulevat hyvin kalliiksi meidän yhteiskunnallemme. Niille, jotka kuvittelevat, että back loadingin torjumisella teemme tilaa jollekin uudelle ja paremmalle, haluan sanoa valitan, jos päästökauppa romuttuu, seuraus on vain vapaa oikeus saastuttaa ilmaiseksi.